Vetoomusmenettely on hyödyllinen, vaikkakin se on aika huonosti tunnettu kansalaisten kesken. Siinä riittää vielä työsarkaa. Riittää senkin jälkeen, kun Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä tulee käyttöön tämä uusi kansalaisaloite. Kun kansalaisaloitteen pelisäännöistä keskustellaan, on syytä ottaa oppia vetoomusvaliokunnan työstä, eikä keksiä pyörää kahta kertaa. Toisaalta kansalaisia tulee myös informoida mahdollisimman laajasti siitä, että vetoomus on eri asia kuin kansalaisaloite.